ainoaan käsittelyyn

ensin äänestetään kai mykkäsen ehdotuksesta ville tavion ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

äänestyslaitteessa ilmenneen teknisen ongelman tähden

keskeytettyä täysistuntoa jatketaan ja äänestys suoritetaan uudelleen ville tavion ehdotus kai mykkäsen ehdotus

koneäänestystä ei voida teknisistä syistä toimittaa ilmoitan että äänestys toimitetaan avoimena lippuäänestyksenä keskustelua äänestystavasta ei sallita kutsun ääntenlaskijoiksi edustajat lindtman tavio mykkänen ja kurvinen

avoin lippuäänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan käyttämällä erivärisiä lippuja lipussa tulee olla painettuna edustajan nimi sekä jaa ei tai tyhjä muunlainen äänestyslippu katsotaan hylätyksi äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan kahta uurnaa

edellenkään voida teknisistä syistä toimittaa tästä syystä ilmoitankin että taas äänestys toimitetaan avoimena lippuäänestyksenä kuten äsken keskustelua äänestystavasta ei edellenkään sallita kutsun ääntenlaskijoiksi

mäkelä

sarkomaa

kalli

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan tänään

neljäs kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista pidettävään